ei pelasta käsillä olevaa kriisiä. Sen sijaan edistää epädemokraattista valvontaa, jäsenvaltioille yläpuolelta tulevaa ohjausta, velkojen yhteisvastuuta ja sitä kautta moraalikatoa ja tulonsiirtoa unionin sisällä.